Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta. Minusta on erinomainen asia, että komissio on nopeasti edennyt jäsenyysneuvotteluiden aloittamisessa sen jälkeen, kun hakemus on tullut. Islannin jäsenyys vahvistaisi arktisen alueen yhteistyötä ja painoarvoa EU politiikassa. Islanti kuitenkin lopulta itse päättää, tuleeko se jäseneksi. Se on yksi maailman vanhimpia demokratioita, siellä demokratia toimii. Kuitenkin neuvotteluista tulee vaikeat.